Olennaista on kuitenkin se, että kaikilla kansalaisilla on täysi mielipiteen, omantunnon ja uskonnon vapaus sekä julkisessa että yksityiselämässä.

Mielipiteen ja ajattelun ja uskonnon vapaus on absoluuttinen mitä tulee uskomuksiin, mutta rajallinen sen suhteen, mitä tulee ihmisten käyttäytymiseen, koska käyttäytyminen koskettaa myös aina muita ihmisiä. Toisin sanoen rajan ihmisen oikeuksille muodostavat toisen ihmisen vastaavat oikeudet. Toisinaan nämä tasapuoliset oikeudet törmäävät, ja siksi niistä on sitten yhteisesti sovittava. Erilaisuutta ei pidä mielestäni vähätellä tai yrittää tehdä elämästä julkisessa tilassa hajutonta, mautonta tai niin sanotusti arvovapaata, vaan kasvavien elämänkatsomuksellisten ja kulttuuriristiriitojen kanssa on opeteltava elämään.

Päinvastoin, opittavaa on paljon, jotta maailmasta tulisi parempi paikka meille kaikille erilaisille ihmisille elää.